Troikan toiminnasta huomenna äänestettävä mietintö osuu joiltain osin kritiikissään oikeaan, mutta on toisaalta jättänyt huomiotta tiettyjä asioita, jotka mielestäni vaatisivat voimakkaampaa korostamista. Troikan väliaikaisen luonteen ja nopeasti luodun rakenteen takia sen perustamiselle ei ole oikeusperustaa unionin lainsäädännössä ja ylipäänsä troikan toimeksianto on ollut epäselvää. Edelleen mietinnössä pitäisi tarkentaa troikan väliaikaista luonnetta, sillä mielestäni väliaikaisuus tarkoittaa sitä, että toiminnalle on määrätty jokin tietty päättymisajankohta.

Irlanti on toki pärjännyt paremmin kuin muut troikan ruhjimat maat, koska sen lähtökohdat ohjelmamaaksi otettaessa olivat paremmat. Jos kuitenkin verrataan Irlannin menestymistä vaikkapa Islantiin, joka koki varsin samanlaisen pankkikriisin, mutta ei joutunut troikan käsiin, vaan hoiti kriisinsä varsin erilaisin opein, asettuu troikan menestyksenkin esimerkki oikeaan kontekstiin.

Troikan perustaminen oli osa tukipakettien ja vakausmekanismien virheiden sumaa, johon kuluneella vaalikaudella sorruttiin.